Määrärahoja kasvatetaan, mutta ennen kaikkea kiinnitetään enemmän huomiota katastrofien ennaltaehkäisyyn ja pelastustoimiin varautumiseen. Tämä työ on syytä nähdä myös osana ilmastonmuutokseen varautumista. Esimerkiksi Munich Re jälleenvakuutusyhtiön mukaan äärisäihin liittyvät vakuutuskorvaukset ovat selvässä kasvussa. Tulvat, myrskyt sekä helteiden ja kuivuuden aiheuttamat ja pahentamat maasto ja metsäpalot ovat valitettavasti yhä yleisempiä. Esimerkiksi tänä syksynä useat kovat myrskyt ovat koetelleet Pohjois Eurooppaa ja monia ihmisiä on kuollut. Hyvällä varautumisella hätätilanteisiin voidaan välttää henkilövahinkoja ja minimoida taloudelliset menetykset. Nyt tehtävä päätös kannustaa jäsenvaltioita myös tunnistamaan teollisuusonnettomuuksien riskit ja toimimaan niiden välttämiseksi. Erityisen tärkeää tämä on kaivos ja kemianteollisuudessa. Teollisten onnettomuuksien irtipäästämät myrkyt eivät kunnioita valtioiden rajoja, vaan tuulet ja vesistöt kuljettavat niitä maasta toiseen. Muistissamme on vielä Unkarissa kolme vuotta sitten tapahtunut alumiinitehtaan jätealtaan padon sortuminen, jonka johdosta punainen syövyttävä liete tulvi kahteen kylään. Tämäkin katastrofi olisi kenties voitu ennalta estää, jos jätealtaiden patojen tarkastus olisi ollut pätevissä käsissä. Myös tämä esimerkki valaisee sitä, että suuronnettomuuksien estäminen ja tuhojen minimointi ei ole vain pelastuspalvelujen asia, vaan siihen liittyy myös esimerkiksi kemiantehtaiden ja kaivosteollisuuden laitosten lupien myöntäminen ja tarkastus.